Jotta tähän päästään, meidän pitää pystyä kytkemään entistä paremmin yritys ja elinkeinoelämä osaksi tutkimuspolitiikkaa. Sen lisäksi meidän täytyy muistaa, että vaikka on hyvin tärkeää, että panostamme huippututkimukseen, niin meidän tulee myös panostaa sellaiseen tutkimukseen, joka luo käytännöstä lähteviä innovaatioita. Jos mietimme rahoitusta, niin voimme tukea käytännöstä lähteviä innovaatioita, jotka syntyvät asiakkaan rajapinnassa,

Sen takia on tärkeää, että jatkossa ja tulevalla rahoituskaudella pystyisimme madaltamaan raja aitoja, mitä tulee puiteohjelmien rahoitukseen ja toisaalta rakennerahastoihin.